tämän päivän työskentelystä pari asiaa poiketen siitä mitä etukäteen päiväjärjestyksessä luki tulemme käytävän yhteensä yhden pilkku viiden tunnin keskustelun jälkeen pitämään tauon sen jälkeen alkaa uusi istunto jossa todennäköisesti äänestystä vaativa hallintovaliokunnan mietintö otetaan ensimmäiseksi käsittelyyn ja sen jälkeen palataan päiväjärjestyksen muihin asioihin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies tämä valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä vastaa soveltamisalaltaan ja sisällöltään aiempaa seitsemästoista päivä maaliskuuta annettua soveltamisasetusta virusepidemian levitessä on todennäköistä että työnantajalle aiempaa suurempi työvoimapula palvelutarpeen kasvaessa kansalaisten lisääntyneen sairastumisen ja toisaalta epidemiaan liittyvien erinäisten lieveilmiöiden ja muiden vaikutusten vuoksi lisäksi työvoimapula voi kasvaa asianomaisissa toiminnoissa työskentelevän henkilöstön sairastumisen vuoksi työvoimapula vaikeuttaa merkittävällä tavalla näiden yhteiskunnallisesti kriittisten palveluiden toimintaa tällä asetuksella pyritään osaltaan varmistamaan työnantajan käytössä oleva riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut että epidemia leviää nopeasti ja tapausmäärä ei saavuta huippua nykyisten nykyisten asetusten voimassaoloaikana valmiuslain toimintavaltuuksien ja poikkeusmahdollisuuksien käytölle on siten edelleen olemassa painavat perusteet epidemian kehityskulusta johtuen ehdotetun sääntelyn tarve on pikemminkin kasvamassa kevään kuluessa asetuksella mahdollistetaan poikkeaminen tietyistä vuosilomalain työaikalain ja työsopimuslain säännöksistä poikkeuksia saadaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa pelastustoimessa hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa koko valtakunnan alueella tällä asetuksella sallittaisiin poikkeaminen vuosilomalain vuosilomasta ilmoittamisista vuosiloman antamisajankohtaa sen siirtämistä tai keskeyttämistä koskevien säännösten soveltamisesta työnantaja saa ilmoittaa vuosiloman ajankohdasta laissa säädettyä lyhyemmällä ilmoitusajalla työnantaja saa määrätä vuosiloman ajankohdan poiketen laissa säädetyistä aikarajoista työnantaja saa siirtää jo ilmoitettua vuosilomaa tai keskeyttää jo aloitetun vuosiloman toimenpiteiden on oltava tarpeen koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten työn järjestelyiden vuoksi eikä niillä saa vaarantaa vaarantaa henkilöstön työturvallisuutta eikä terveyttä siirretyt lomat on annettava välittömästi kun se on mahdollista samoin asetus sallisi poikettavan työaikalain ylityösuostumusta enimmäisaikatyöaikaa ja lepoaikoja koskevista säännöksistä ylityön teettämiseen ei vaadita työntekijän suostumusta suostumusta teetettävän työn määrä saa ylittää työaikalain mukaisen enimmäismäärän vuorokausi ja viikkolevoista saadaan poiketa poikkeusvaltuuksien käyttö on sallittua vasta kun laissa olevien joustomahdollisuuksien käyttö ei riitä ja niiden käyttö on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi edellytyksenä on että työnantaja järjestää työntekijöiden käyttöön lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko ja lepotiloja sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa toimenpiteillä ei saa vaarantaa työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä työntekijöiden kuormituksen tasaisesta jakautumisesta ja palautumisesta työn rasituksista on myös huolehdittava asetuksessa säädettäisiin niin ikään työntekijän noudatettavaksi säädetyn irtisanomisajan pidentämisestä neljään kuukauteen irtisanomisaikaa ei voida kuitenkaan pidentää poliisitoimessa irtisanomisajan pidentämisen edellytyksenä on että se on välttämätöntä väestön terveydenhuollon vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi asetuksella rajattaisiin niin ikään vuosilomalain kolmannenkymmenennen pykälän ja työaikalain pykälän nojalla mainituista asioista annettujen työehtosopimusmääräysten soveltamista ehdotettu asetus vastaa vähäistä täsmennystä lukuun ottamatta valtioneuvoston antamaa aiempaa asetusta jonka perustuslainmukaisuus on jo kertaalleen arvioitu perustuslakivaliokunnan toimesta edellisen soveltamisasetuksen antamisen jälkeen virusepidemia on muuttunut aiempaa vakavammaksi ja soveltamisasetuksen antamiselle on aiempaa painavampia perusteita siten ehdotetun asetuksen antamiselle ei katsota olevan perustuslaista johtuvia oikeudellisia esteitä sääntelyn lähtökohtana on että työnantajan olisi soveltamisasetuksen antamista mahdollisuuksista huolimatta pyrittävä työn järjestämistä järjestämistä koskevilla keinoilla huolehtimaan siitä poikkeukset poikkeukset voimassa olevaan lainsäädäntöön nähden jäävät mahdollisimman vähäisiksi poikkeusmahdollisuuksien käyttö olisi siten rajattava koskemaan tilanteita joissa työaikalain ja vuosilomalain sisältämillä toimintamahdollisuuksilla ei selvitä tässä arvioinnissa on otettava kuitenkin huomioon että epidemian kulku ja sen vaikutukset työpaikan työvoiman tarpeeseen ovat vaikeasti ennustettavissa yksikin yksikin henkilöstöön kohdistuva tartunta voi aiheuttaa suuren henkilöstömäärän joutumisen karanteeniin ja henkilöstöpula voi syntyä kriittisten toimintojen toimintayksiköissä hyvin äkillisesti ja ennakoimattomasti valmiuslain neljännen pykälän mukaan lain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään tänään kuudes neljättä annettu asetus on soveltamisasetuksen jatkamisasetus ja ja se on voimassa ajanjaksolla neljästoista päivä huhtikuuta kolmastoista päivä toukokuuta kaksituhattakaksikymmentä

arvoisa puhemies käsittelyssä on ehdotus valtioneuvoston asetukseksi väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä tämä koskee työntekijöitä terveydenhuollossa sosiaalitoimessa pelastustoimessa hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoiminnassa tämä asetus liittyy suomen poikkeustilaan ja valmiuslakeihin asetuksella pyritään osaltaan varmistamaan työnantajan riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana voisi keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa poiketa velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen sekä poiketa lepoaikasäännöksistä ja pidentää työntekijän noudatettavaksi säädettyä irtisanomisaikaa jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula

huolehdittava myös työntekijöiden suojelusta työsuojelusta ja työturvallisuudesta ja siitä haluan ottaa esille muutaman asian meillä on yleisvaarallinen tartuntatauti kyseessä ja tartuntalain mukaan työnantajalla työyksikössä on velvollisuus huolehtia potilaiden ja asiakkaiden lisäksi myös henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojelusta siihen liittyy myös riittävä ohjeistus suomessa on ollut viime päivinä ja viikkoina erittäin sekavaa ohjeistusta mitä on tullut ministeriöstä ja thlstä ohjeistukset ovat olleet keskenään ristiriitaisia ja kentällä ei ole tiedetty mitä ohjeistusta tulee noudattaa viimeksi viime viikolla tuli stmstä uudet ohjeistukset kotihoitoon

riskiryhmässä olevien suojaamiseksi mutta riittäviä varusteita kotihoidossa ei kuitenkaan ole ollut sama ongelma on ympärivuorokautisessa hoivassa vaikka annettaan ohjeita niin sitten ei ole suojavarusteita mitä käyttää tässä pitäisi olla myöskin selkeä yhdenmukaisuus että että sitten seurataan miten niitä varusteita näihin paikkoihin menee ja jos niitä ei riitä niin sitten ohjeet tehdään sen mukaisesti huomioiden kuitenkin että henkilökunnan työturvallisuudesta ei voida tinkiä tähän asiaan ovat kiinnittäneet huomiota super tehy sairaanhoitajaliitto lääkäriliitto nuorten lääkärien yhdistys ja varmasti ammattiyhdistys mutta tämä on todellinen huoli tällä hetkellä kentällä koska me myöskin näitä valmiusasetuksen antamia toimivaltuuksia siihen että työntekijöitä voidaan määrätä töihin niin kyllä se on ensiarvoisen tärkeätä ja ja oletuksena on että myös työsuojelusta huolehditaan riittävällä tavalla huoltovarmuusvarastot on avattu mutta mutta tällä hetkellä varusteita kentällä ei näy ne hyvin hajallaan hajallaan ei tiedetä missä niitä on ja joka puolella on puutteita toivottavasti tähän saadaan selkeämmät ohjeistukset ministeriön taholta miten niitä varusteita jaetaan mistä niitä on tilattavissa ja saatavissa ja millä tavalla henkilökunnan tulee suojautua työnantajan lakisääteiset velvoitteet työsuojelusta ja tarvittavista tarvittavista työ ja suojavälineistä koskevat myös koronaepidemian aikaa ja tämä on hyvä muistaa sekä työntekijöiden että

arvoisa herra puhemies tätä valtioneuvoston

asetusta sovelletaan terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa pelastustoimessa hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön asetuksen tarkoituksena on soveltaa

ja työsopimuslakiin

eli tämän asetuksen perusteella työnantaja voi poiketa vuosiloman ilmoittamisesta ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä siirtää vuosiloman ajankohtaa keskeyttää jo aloitetun vuosiloman sekä teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä ja myös työaikalain kahdeksannentoista pykälän enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä lisäksi työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa työsopimuslain kuuden luvun kolmannen pykälän työehtosopimusmääräysten estämättä neljään kuukauteen eli tässä on paketti tästä asetuksesta arvoisa puhemies haluaisin nostaa esiin tässä nyt terveydenhuollon sektorin ja hoitajien tilanteen meillä on todellinen katastrofi ja kaaos tuolla terveydenhuollon kentällä se on viesti mikä hoitajilta tulee hoitajat ovat kokeneet että he eivät pääse testeihin vaikka thl kertoo sivuillaan että sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöä testataan on tullut viestejä että että työnantaja on ilmoittanut että myöhemmin jos oireet lisääntyvät tai oireita on enemmän niin sitten testiin kuin myös siitä että jos terveydenhuollon henkilön lähiomainen kotona

esimerkiksi lapsi niin ei ole päässyt testeihin eli hoitaja lähtee joka päivä töihin tietämättä onko perheessä koronatartuntaa mahdollisesti myös tartuttaa tämä on on ihan äärettömän suuri riski tämä on vaarallista ja ja kysyisin minkä ihmeen takia heitä joita me terveydenhuoltokentällä tarvitsemme hoitohenkilöstöä ei testata

nyt tästä kuudenkymmenenkahdeksan vuoden iästä on tullut paljon kysymyksiä että ovatko nämä ikääntyneet hoitajat itse asiassa riskiryhmässä olevia ja kuinka heitä voitaisiin velvoittaa sinne työmaalle kysyisinkin siitä että että millä tavalla nämä nyt ovat toteutuneet siellä terveydenhuollon kentällä oletteko havainneet koska pulaahan on henkilöstöstä että sinne olisi tullut lisää työntekijöitä ovatko ihmiset ilmoittautuneet niin sanotusti vapaaehtoisesti

tämä on se viesti mitä tulee jatkuvasti nyt viikonlopun aikana tuli erittäin huolestuttavia tietoja että virus on päässyt jo hoivakoteihin yhtenä syynä varmasti on myös se että siellä ei ole näitä suojavarusteita kysyisinkin millä ihmeen keinolla me saamme yhteiskunnassa hoitotyöntekijät jaksamaan jos yksi he eivät pääse testeihin kaksi ei ole suojavarusteita he tavallaan ovat surman suussa ja vaaran paikassa joka kerta kun he kun he

arvoisa herra puhemies sitten vielä näistä suojavarusteista jotka ovat elintärkeitä ne ovat elinehto sille että me voimme suojella itseämme kuin myös niitä potilaita joita hoidetaan siellä hoitotyön kentällä tästä huoltovarmuudesta meillähän on on huoltovarmuuskeskus jonka tehtävänä on huolehtia siitä että huoltovarmuusvarastossa on tavaraa nyt tuntuu sille että sitä tavaraahan ei ole alun perinkään ollut siellä jos varastot on jo avattu ja sieltä on lähtenyt niin sanotusti miljoonia miljoonia suojavarusteita ympäri suomea ja ne ovat nyt jo loppumassa

niin kuin hiekkalinnat koska koska niistä ei ole tavallaan mitään hyötyä jos jos hoitajat ovat jo aivan väsyneet ja jäävät pois töistä olen myös saanut yhteydenottoja ihmisiltä jotka sanovat että he haluavat irtisanoutua he eivät suostu menemään töihin jos ei ole suojavarusteita ja jos sitä hoitajaa ei kuunnella hänen odotetaan menevän töihin mutta ei pääse testeihin ei ole suojavarusteita tässä on valtavia ristiriitoja miten vastaatte näihin kysymyksiin

arvoisa puhemies nyt meillä on käsittelyssä asia ja asetus joka koskee työntekijän jaksamista tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa jaksamiseksi luotujen asetusten asetusten ja lakien muuttamista väliaikaisesti kun me koskemme sellaisien työtehtävien kuten sairaanhoitajien lähihoitajien ja poliisien työoloihin tämmöisessä kriisitilanteessa niin tässä tulisi kyllä kiinnittää huomiota erityisesti nyt asetuksen esityksessä olevaan vuorokausi ja viikkolepoon vuorokausi ja viikkolevon rajoittamisten tulisi olla välttämättömiä ja viimesijaisia keinoja näitten resurssien turvaamiseen

olisinkin ollut halukas tietämään onko ohjeistettu ensisijaisesti käyttämään esimerkiksi sairaanhoito ja terveyspuolella lisärekrytointeja ja mahdollisia ostopalveluja ennen kuin mennään siihen päiväkohtaiseen lepoon ja siihen puuttumisen nyt on kysymyksessä kuitenkin etulinjassa työskenteleviä ihmisiä ja tahoja jotka kuitenkin kestävät kuormitusta ihan eri tavalla jokainen yksilönä ihan normaali arkikin näin vaativissa tehtävissä voi olla haastavaa ja kuormittavaa saati sitten tilanteessa missä me olemme tällä hetkellä työntekijät voivat kaiken lisäksi itse kuulua riskiryhmiin niin kuin tässä edustaja juvosen kommentissa jo huomioitiin sitä kaikenlaisen suojauksen ja muun varustautumisen riittävyyttä ja muuta joka aiheuttaa lisähuolta ja lisäpainetta jaksamiseen sen työtehtävän hoitamiseksi

poikkeusvaltuuksien mukaisia toimivaltuuksia käytämme niin mitenkä näitten raportointi ja seuranta onko tähän ajateltu jotain että nyt vähän seurattaisiin sitä mitenkä meidän järjestelmä toimii ja onko ministeriöissä tullut tähän sellaista käytäntöajatusta jotta me voisimme tietää että näitä näitä ei käytetä väärin kiitos

herra puhemies tämä valtioneuvoston asetus on ilman muuta tarpeellinen itse asiassa tarpeellisempi kuin se edellinen eli lähestymme epidemiahuippua ja todennäköisesti todellakin näitä valmiuslain nojalla säädettäviä valmiuksia joudutaan joudutaan laajastikin käyttämään tähän liittyy kuitenkin hyvin paljon huolia esimerkiksi terveydenhuollon kentässä ainakin itse olen saanut runsaasti yhteydenottoja riskiryhmiin kuuluvilta terveydenhuollon työntekijöiltä jotka ovat kyselleet esimerkiksi riskiryhmiin kuuluva sairaanhoitaja otti yhteyttä ja kertoi että hänet aiotaan asettaa nimenomaan sinne tehohoitoon hoitamaan koronapotilaita eli millä tavalla hallitus ohjeistaa sitä että riskiryhmiin terveydenhuollon ei kuitenkaan altistettaisi tarpeettomasti tällaisille vaaroille me tiedämme että iän myötä riskit kasvavat tiettyjen sairauksien myötä riskit vakaviin koronataudin muotoihin kasvavat ja myös erityisesti miehet saavat näitä vakavia taudin muotoja ja varsinkin tehohoitoon joutuneista potilaista peräti seitsemänkymmentä prosenttia on miehiä jossain vaiheessa on arvioitu että se voisi johtua tupakoinnista mutta nyt näyttää siltä että se tupakkakaan ei asiaa selitä vaan että se johtuu ihan miehen ja naisen biologisista eroista mikä mikä selittää tätä että naisilla puolustuskyky koronaa vastaan toimii paremmin sen vuoksi

riskiryhmiin kuuluvia iäkkäämpiä miehiä näissä kriittisissä ammateissa on käyty keskustelua myös siitä että eikö niille henkilöille jotka joutuvat nyt tätä vaarallista työtä tekemään nimenomaan koronapotilaiden kanssa pitäisi maksaa tällaista vaarallisen työn lisää itse ajattelen että se olisi kyllä reilua ja kysynkin ministeriltä onko tällaista pohdittu tietysti ministeri ei päätä palkan palkan lisistä sen tiedämme mutta voisi voisi hyvin tätä keskustelua käynnistää ja ohjata täällä edustajakollegat ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja suojavarusteista jotka ovat nyt erityisen tarpeellisia niille henkilöille jotka työskentelevät varsinkin näiden koronapotilaiden kanssa ja tosiasia on se että meillä edelleen on runsaasti pulaa suojavarusteista varsinkin yksityissektorilla sosiaalihuollossa vanhusten ja kehitysvammaisten hoitolaitoksissa tänään

arvoisa puhemies yhteiskunnan kriittisten alojen työntekijät ovat olleet jo useamman viikon kovan paineen alla he ansaitsevat tuolle panostukselleen kaiken kiitoksen nyt mutta myös tämän kriittisen ajan jälkeen tämän heidän tekemänsä työn arvo ei saa unohtua silloinkaan kun arki palaa normaaliksi se on hyvä että me nyt puhumme näiden alojen työntekijöiden jaksamisesta mutta siitä olisi pitänyt puhua aika paljon enemmän ja aika monta vuotta taaksepäin nämä ongelmat eivät ole muodostuneet koronan aikana ainoastaan eivätkä vain tämän istuvan hallituksen aikana monella näistä aloista toimitaan poikkeusoloissa jokaisessa työvuorossa siellä kannetaan valtavaa vastuuta toisten ihmisten hyvinvoinnista terveydestä ja turvallisuudesta puolustetaan ihmishenkiä päivästä toiseen tai rakennetaan olosuhteita joissa jokaisella olisi mahdollista elää turvallisesti toivon todella että arvostus näitä aloja ja niiden työntekijöitä kohtaan nousee tämän kriisin myötä ja palaa sellaiselle tasolle jolla sen olisi pitänyt olla jo paljon pidempäänkin sillä me selviämme kyllä tästä koronakriisistä mutta siihen me tarvitsemme tätä tärkeää työtä tekeviä ammattilaisia totuus kuitenkin on että heitä on rajallinen määrä ja aivan kuten meistä kuka tahansa muukin myös he voivat saada tartunnan ja joutua pois työstä tämä virus kun ei mieti keneen olisi sopivaa iskeä ja ymmärrän ja jaan huolen kriittisten alojen työntekijöiden jaksamisesta itsekin siellä työskennelleenä tiedän että jo ennen tätä kriisiä työtä on tehty monin paikoin jaksamisen äärirajoilla aivan liian pienin resurssein tilanne kuitenkin on se että nyt täytyy löytää kaikki mahdolliset keinot turvata riittävä määrä toimintakykyistä henkilöstöä yhteiskunnan kannalta kriittisille aloille tärkeää onkin että hallitus pyrkii nyt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioimaan kaikki mahdolliset tilanteet ja varautumaan niihin nämä päätökset on tärkeää tehdä juuri nyt kun tilanne on vielä riittävän vakaa jotta pystymme huomioimaan mahdollisimman oikeudenmukaisen toteutuksen sekä varmistamaan yhtenäiset ohjeistukset työnantajille työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi työnantajan mahdollisuudet väliaikaisesti teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä sekä poiketa työaikalain enimmäistyöaikaa koskevista säädöksistä ovat poikkeuksellisia ja väliaikaisia

työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksesta on varmaa että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa me kaikki jaamme yhteisen huolen kriittisten alojen työntekijöiden työturvallisuudesta ja jaksamisesta he turvaavat meitä läpi tämän kriisin ja meidän tehtävämme on turvata heitä tässä äärettömän vaativassa ja poikkeuksellisessa tilanteessa jotta heillä olisi parhaat mahdolliset olosuhteet tehdä vaativaa työtä ja kun tämä kriisi on ohi silloin meillä tulee todella olla aikaa varmistaa että jokainen heistä saa palautua silloin meidän tulee pitää niitä keskusteluja ja ja miettiä miten ne resurssit nyt aidosti turvataan jatkossakin tämän kriisin jälkeenkin jotta yksikään heistä ei joutuisi tekemään arvokasta työtä oman hyvinvointinsa kustannuksella

arvoisa puhemies olen tässä lyhyen parlamenttiuran aikana pyrkinyt oppimaan uusia asioita ja yksi on ollut se että pitäisi pitäytyä mielellään siinä käsiteltävässä asiassa mutta saa kuitenkin käsitellä vähän vieressäkin olevaa asiaa kunhan ei mene liian kauaksi

tässä testauskeskustelun yhteydessä on tullut ilmi nimenomaan työvoiman tarve työvoimasta jota tarvittaisiin jäljittämiseen eristämiseen ja tähän muuhun on ollut puutetta ja on sanottu että kun ei sairaanhoitopiireissä ole kuin yksi infektiolääkäri tai sillä tavalla eihän se ole sairaanhoitopiirin infektiolääkärin tehtävä vaan siihen saadaan rekrytoitua koko tämän järjestelmän piiristä opiskelijoiden ja muiden piiristä satoja ihmisiä ja tätä organisointityötä tällä hetkellä tehdään

ollaan todella lujilla meillä on kuitenkin kunnallinen palvelujärjestelmä me emme voi täältä eduskunnasta eikä valtioneuvostostakaan käsin operatiivisesti johtaa kaikkia niitä asioita joiden perään nyt kysytään minulla itselläni on suuri luotto siihen että tämä on kuitenkin vertailussa monella tavalla maailman parhaita terveydenhuoltojärjestelmiä ja me selviämme tästä vähintään niin hyvin kuin selvitään muissakin maissa vaikka tämä tilanne on kieltämättä haastava ja vaikea ja vielä vaikeaan suuntaan menossa eli luonnollisesti nyt tätä

haluan vielä lopettaa kysyn kovasti tämän valmiuslain kahdeksannenkymmenennenseitsemännen pykälän käyttämisen perään koska se antaisi ihan uudenlaista vauhtia ja mahdollisuutta koko tähän torjunta ja juurimistyöhön kiitoksia
vanha sääntö on olemassa että puhutaan otsikon mukaisesta aiheesta mutta olen kyllä ja koronakriisin aikana pitänyt tarpeellisena sitä että meillä on päivittäin mahdollisuus käydä myös hieman ajankohtaiskeskustelua tästä niin että otsikkoa saa tulkita hieman laveammin ministeri saa puheenvuoron noin kymmenen minuutin päästä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysalalla tarvitaan nyt maksimaalista tehokkuutta suomessa kuten kaikkialla muuallakin terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset sekä henkilöstön että välineistön osalta tästä johtuen tarvitaan nyt poikkeuksellisia toimia jotta riittävä hoitohenkilöstön määrä kyetään poikkeusoloissa turvaamaan vaikka korona tuli kulman takaa varsin yllättäen oli toisaalta jossain määrin odotettavissa että jotain tällaista joskus tapahtuu hoitoprosesseja digitalisaatiota hoidontarpeen arviointia sekä moniammatillista ja poikkileikkaavaa yhteistyötä on nyt välttämätöntä kehittää mitä pikemmin sen parempi meidän voimavaramme on että tässä maassa on tuhansia sosiaali ja terveysalan sekä muiden kriittisten alojen ammattilaisia jotka taipuvat muuttuviin koviinkin tilanteisiin heitä on todella syytä arvostaa muulloinkin kuin vain hädän hetkellä tämä valtioneuvoston asetus tuo väliaikaisia muutoksia näiden työntekijöiden työskentelyoloihin koskien heidän vuosilomiaan työaikaansa ja työsopimuksiaan ja tästä johtuen heidän jaksamiseensa turvallisuuteensa ja tukemiseensa on entistä tärkeämpää kiinnittää nyt huomiota haluankin lopuksi kiittää kaikkia näitä ammattilaisia jotka luovat uusia yhteyksiä ja toimintatapoja tämän kriisin aikana meidän tulee kerätä tästä oppi talteen jotta voimme tukea heidän työtään vahvemmin jatkossakin

ensinnäkin ihan kiitän ministeriä asetuksen esittelystä tässä on nyt kysymys ehkä näistä kaikkein kriittisimmistä aloista kun on kysymys koronaviruksen taltuttamisesta ja siellä sovellettavista työaikajärjestelyistä ja vuosilomista ei voi muuta kuin todeta sen että hallitus on määrätietoisesti toiminut valmiuslain pohjalta ja tässä on yksi esimerkki näistä määrätietoisista hallituista toimista on syytä noteerata kuten puhemieskin tässä totesi että jos halutaan yleisemmin arvioida hallituksen toimintalinjaa tässä koronavirustapauksessa niin kansainvälisestikin suomea on kiitetty ja on syytäkin on syytäkin me olemme toimineet ennakoivasti jopa etuajassa kriisi on sillä tavalla erikoislaatuinen suomessa verrattuna useimpiin muihin maihin että on potentiaalisesti useimmissa maissa kriittisellä hetkellä ollut eksponentiaalista eli se kerta toisensa päälle kasvaa kasvaa sen sijaan meillä on tämä kasvu ollut lineaarista eli se on ollut tasaisempaa siinä mielessä voi sanoa että nämä ennakoivat toimet mitä hallitus on nyt eri muodoissaan tässä viime viikkoina tehnyt niin kuin olemme nähneet ovat mitä ilmiselvimmin purreet tämä on koko kansakunnan yhteinen uhraus mikä tässä on käynnissä sillä on taloudelliset kustannusvaikutukset sillä on vaikutuksia perherakenteille monenlaisia paineita on on otettu vastaan mutta tämä on nyt se tapa millä me yritämme tämän asian hallita tämä ei ole täysin meidän hallinnassamme ja siinä suhteessa

katsomaan tätä tilannetta koko ajan huolellisesti toivottavasti tämä määrätietoinen hallittu linja saa myöskin lopputuloksen joka on hyvä senhän me näemme vasta myöhemmässä vaiheessa kuka tässä missäkin vaiheessa voi jälkiviisas olla milläkin tavalla mutta parasta on tehty kiitos hallitukselle näistä toimista ymmärrän hyvin että oppositio on täällä nostanut eräitä kriittisiä kohtia muun muassa hoiva alalta siellä on puutteita mutta kaikkihan me toimimme nyt hyvin kriittisellä asetelmalla on aivan selvä asia että tämmöisessä hätätilassa tulee monenlaisia virheitäkin matkan varrella tilanteen voisi jälkikäteen tehdä ehkä toisella tavalla ja niin edelleen mutta parasta tässä on yritetty ja kiitos hallitukselle tästä
arvoisa puhemies pyrin keskittymään juuri tähän esitykseen mutta toki haluan myös omalta osaltani tuoda esille huolen tästä suojavarustetilanteesta sekä terveydenhoidossa sairaanhoidossa kotihoidossa että laajemminkin ymmärrän kyllä että tämä asia on varmasti kaikilla jo tässä vaiheessa tiedossa mutta mutta kyllä siitä palautteesta päätellen joka tulee voi sanoa että asia on kyllä vakava ja siihen tulee tulee tarttua ja ratkaisu löytää

näillä vuosilomajärjestelyillä ylityösäännöksillä ja muilla nyt halutaan varmistaa että meillä on riittävästi osaavaa terveydenhoitoalan henkilökuntaa paikalla tämä esitys on on kaikilta osiltaan osiltaan kannatettava on tietysti niin että terveydenhoitohenkilökunta joutuu nyt vahvasti joustamaan mutta ymmärrän että siellä varmasti on on myös ymmärrystä siitä että he ovat nyt tämän kriisin torjunnassa etulinjassa ja ja heidän työtään voimakkaasti arvostetaan ja tuetaan siltä osin kuin kuin pystytään oikeastaan kysymykseni ministerille yhtä asiaa jota olen ihmetellyt meillä on kuitenkin tällä hetkellä kymmeniätuhansia ihmisiä jo lomautettuina yt neuvottelujen piirissä taitaa olla kolmesataaviisikymmentätuhatta ihmistä mutta siitä meillä ei ole puhuttu ollenkaan että jos terveydenhoito ei sitten kykenekään selviämään niillä ihmisillä jotka siellä tällä hetkellä ovat voidaanko niiden jotka ovat esimerkiksi lomautettuina jotka eivät ole alan ammattilaisia mutta joilla saattaa olla monenlaista kokemusta ja osaamista

varmasti nämä työaika ja vuosilomajärjestelyt ovat äärimmäisen tärkeätä viedä nyt näitten poikkeusolojen takia tälle tasolle mitä tässä asetuksessa on ja arvostan kovasti että puhemies tuossa totesi että tässä yhteydessä on mahdollisuus vähän yleisemminkin nyt tästä korona asiasta puhua koska kuitenkin esimerkiksi meillä oppositiossa ei ole mahdollisuus aivan niihin samoihin tietolähteisiin mutta toki mielellämme tuomme myöskin terveisiä sieltä kentältä voi sanoa että kyllä tämä oikeastaan liittyy varsin tiukasti myöskin tähän asiaan elikkä nyt esimerkiksi kotikonnuillani ylä savossa on tuossa viikonlopun aikana tullut esille näitä vanhainkodeissa sattuneita tartuntoja ja korviini on tullut eräitä teitä myös se että että välttämättä kyse ei ole ainoastaan tästä yhdestä paikasta ja sieltä taustalta löytyy nyt suuri huoli eli siellä ei ole rajattu näitten henkilöitten nimenomaan sairaanhoitajien ja ja hoitohenkilökunnan toimimista tietyille osastoille vaan siellä ihmiset ovat menneet osastolta toiselle jolloinka se joka on kenties altistunut ja ehkä sairastunutkin mutta oireeton on kantanut mukanansa sen viruksen seuraavalle osastolle nyt toivoisinkin että erityisesti hallituksen puolelta sieltä ministeriöstä tiedän että tämä nyt ei ihan istuvan ministerin tontille kuulu mutta avien kautta tiukkaa ohjeistusta siitä että näissä hoitoyksiköissä pidetään niin sanotusti puhtaat puolet ja sitten on ne puolet joissa epäillään että on altistuneita tai kenties sairastuneita tämä huolenaihe ei rajoitu nyt pelkästään näihin vanhusten hoitokoteihin vaan jopa sairaaloista on tullut tällaista viestiä että ei ole ymmärretty siinä alkuvaiheessa vaan ollut tämmöisiä niin sanottuja kiireapulaisia jotka ovat siirtyneet osastolta osastolta toiselle ja mukanansa mahdollisesti siirtäneet tätä virusta

oli tuonne sairaaloitten osastoille nythän osassa sairaaloita pelätään jo sitä että he joutuvat käyttämään vartijoita ja siihen myöskin resursseja että ihmiset eivät mene sinne katsomaan omaisiaan koska tässä koko ajan lisätään sitä riskiä että virusta kantautuu puolin ja toisin tietenkin näitten välineitten välineitten ja ja erityisesti tämä henkilökuntaresurssin hoitaminen ovat aivan aivan keskeisiä mutta nämä työaikajärjestelyt toivon että ministerin kautta menee nyt painavaa viestiä hallitukselle että tämä on nyt sitten seuraava asia mihin pitää tiukasti laittaa valvontaa onko se avi joka siellä alueellisesti katsoo tämän asian mutta se on ihan keskeistä jotta tämä tilanne ei riistäydy käsistä ja ettei käy niin kuin joissakin maissa näissä kriisisairaaloissa että sairaalaan joutuminen voi jo itsessään olla olla erittäin suuri riski vielä toinen joka liittyy tähän on tieto siitä onko osastolla näitä tartunnan saaneita vaiko eikö tästäkin on korviini kuulunut sitä että ei ole kerrottu hoitajille edes onko kyseisellä osastolla tartunnan saaneita vaiko eikö tästä hoitohenkilökunnalle on tullut nyt sellaista pelkoa että suojavarusteita ei ole riittävästi ja he eivät tiedä sitä omaa suojautumisensa tasoa jos ei ole jostain syystä kerrottu tätä onko osastolla tartunnan saaneita vaiko eikö niin tämähän on minun mielestäni todella vakava työturvallisuusriski nyt nyt toivonkin että ministeri kiinnittää näihin asioihin ihan erityistä huomiota tämmöisissä tilanteissa se avoimuus on äärimmäisen tärkeätä ja ja se että meillä tosiaankin henkilökunta jaksaa tehdä työtä nyt

olosuhteissa monissa maissa on todellakin niin kuin tässä aiemmin jo taidettiin mainita ruvettu jo tällaisia riskilisiä maksamaan maksamaan siitä että työ tällä hetkellä tuolla osastolla on varmasti tosi paineistettua uskon että jo tieto siitä mikä on tilanne ja riittävät suojavarusteet varmasti tässä vaiheessa olisi monille hoitajille hoitohenkilökuntaan kuuluville ihmisille se kaikkein keskeisin

arvoisa herra puhemies kiitos tästä hyvästä keskustelusta jossa käsiteltiin hyvin laajasti nyt tätä koronatilannetta ja sosiaali ja terveydenhuollossa tehtävää työtä haluan nyt ihan ensimmäiseksi korostaa sitä että nämä pykälät tämä asetus on viimesijainen keino sosiaali ja terveydenhuollossa työaikoja on kautta aikojen jouduttu järjestelemään olen itsekin ollut sairaanhoitajan työssä ja on vapaapäiviltä kutsuttu tekemään työtä hoitamaan yövuoroa hengityskoneessa olevan potilaan valvomiseksi ja hoitamiseksi ja näitä tehdään suostumuksella mutta tässä laissa annetaan mahdollisuus että pystytään väistämään tätä työntekijän suostumuksella tehtävää ylityötä eli voidaan määrätä tekemään lähtökohtana on se että ensisijaisesti käytetään rekrytointia ensisijaisesti käytetään työaikajärjestelyjä niin että että normaalimenetelmillä mennään eteenpäin täällä joku taisi sanoakin olikohan se edustaja linden joka joka tämän toi esille että nämä tilanteethan voivat tulla eteen siinä tapauksessa että meillä sairastuu ykskaks ryppäänä iso joukko

jos ei sopimalla saada niin sitten työnantajalla on se viimesijainen keino tämän asetuksen nojalla määrätä määrätä tekemään työtä mutta siinäkin tilanteessa työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä että näitä lepotaukoja tulee ja että ne on järjestetty siellä työpaikalla ja ja että että huolehditaan työsuojelusta työnantajan velvollisuutena on seurata tätä tietenkin ja seurata hyvin tarkkaan ja pitää kiinni siitä että että työntekijät jaksavat ja ja pysyvät terveinä koska totta kai se on työnantajan intressissä että että ne jäljellä olevat pysyvät kunnossa niin että pystytään selviytymään näistä näistä tehtävistä sitten täällä kysyttiin näistä suojaimista ja muista siis työturvallisuuteen liittyvistä asioista suojaimista on paljon puhuttu kysyttiin mihin huoltovarmuuskeskuksesta ovat menneet nämä suojaimet

minun vastuullani niitten avaaminen mutta sosiaali ja terveysministeriö on avannut nämä huoltovarmuuskeskuksen varastot ja ja niitä on sieltä allokoitu erva alueiden kautta sairaanhoitopiirien käyttöön eli sieltä näitä suojaimia osa niistä on mennyt ja tietenkin niiden on tarkoitus mennä ja menevät sinne missä tehdään sosiaali ja terveydenhuollon työtä työnantajan on huolehdittava asianmukaisesta suojauksesta se on ihan päivänselvä asia ja hallitus tekee koko ajan täysillä kaikin keinoin töitä sen eteen että näitä suojaimia saadaan käyttöön lisää on hyvä että meillä nämä nämä varastot ovat olleet käytössä ja että joka on minun vastuullani on ollut näitä näitä suojaimia ja voidaan niitä nyt tässä puskurina käyttää mutta se on sairaanhoitopiirien ja ja työnantajan velvollisuus huolehtia että suojaimet on ja että sielläkin on riittävästi varauduttu tähän tilanteeseen sitten täällä täällä kysyttiin myös siitä miten pääsee testeihin sosiaali ja ja thlstä ohjeistetaan tämä testien antaminen mutta hallituksen selkeä viesti on ollut se viime viikolla sanottiin jälleen kerran että että jokaisen sosiaali ja terveydenhuollon työntekijän on päästävä testiin jos on pienintäkään epäilystä siitä että että on sairastunut eli tämän pitää olla kunnossa ja olemme kuulleet täällä sosiaali ja terveysministerin puheenvuoroista sen ja hallitukselle on informoitu että näiden testien määrää on nostettu ja sitä tasoa nostetaan koko ajan siinäkin on vastassa sitten se miten nopeasti on pystytty tässä tilanteessa niitä testejä lisäämään ja sitä lisäämistä tehdään tehdään koko ajan sitten nämä työjärjestelyt ja muut joista edustaja

räsänen ja juvonen monet muut kantoivat täällä huolta ovat tietenkin sitten sitä käytännön työtä ja siinä meidän pitää vain luottaa siihen että siellä asiantuntijat osaavat järjestellä työtä mutta varmasti tässä sitten taas edelleenkin tämmöistä thln kautta menevää ohjeistusta tarvitaan paremmin siitä että että osataan siellä koteloida ne mahdolliset sairastuneet ongelma on se tietysti että sielläkään ei aina tiedetä kenen mukana tämä virus kulkee eli eli on tilanteita joissa se on saattanut kulkea henkilöstön kautta tai sitten potilaasta toiseen tämä tämä on se tilanne ja ja meidän ei auta muu kuin luottaa terveydenhuollon asiantuntijoihin tässä ja ja varmasti siihenkin ohjeistuksia entisestään tiivistetään
keskustelu ja asian käsittely keskeytetään asian käsittelyä jatketaan myöhemmin tänään pidettävässä istunnossa lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies valtioneuvosto esittää nyt käytössä olevien varhaiskasvatuksen opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevien rajoitusten jatkamista kaikilla koulutusasteilla kolmastoista asti valtioneuvosto varautuu kuitenkin jo samalla poikkeusjärjestelyjen jatkamiseen lukukauden loppuun asti eri koulutusasteilla mikäli epidemian rajoittaminen sitä vaatii ja myöhemmin saadaan uusia suosituksia terveysviranomaisilta näiden nyt voimassa olevien ja esitettyjen rajoitusten tavoitteena on vähentää merkittävästi oppilaiden opiskelijoiden ja opetus sekä muun henkilöstön välisiä kontakteja ja näin estää sekä hidastaa koronaviruksen leviämistä suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on kuitenkin se että hallitus ei ole ottanut käyttöön toimivaltuuksia opetuksen keskeyttämiseksi vaan pyritään jatkamaan opetusta poikkeuksellisin opetusjärjestelyin ja etäopetuksena jotta me näin varmistaa että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus oppia toteutuu myöskin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa nyt on erityisen tärkeää kun rajoitustoimia joudutaan jatkamaan että kiinnitetään huomiota valmistuvien opiskelijoiden ja oppilaiden tilanteeseen asemaan ja tuen tarpeeseen jotta me saamme varmistettua myös kevään valmistumiset ja nuorten mahdollisuudet siirtyä seuraaville koulutusasteille sekä työelämään soveltamisasetuksessa ei esitetä merkittäviä muutoksia opetuksen sisällöllisiin linjauksiin vaan opetus esityksen mukaan jatkumassa samoin poikkeusjärjestelyin jotka ovat jo tällä hetkellä käytössä ja voimassa varhaiskasvatuksen osalta linjaukset ovat ennallaan se tarkoittaa että varhaiskasvatuksen yksiköt ovat avoinna mutta valtioneuvosto suosittaa voimakkaasti että vanhemmat järjestävät lapsen hoidon kotona jos siihen vain on mahdollisuus ensimmäisen viiva kolmannen vuosiluokan oppilaille järjestetään tarvittaessa lähiopetusta mutta valtioneuvosto suosittelee että myöskin nämä lapset osallistuvat opetukseen etänä mikäli perheissä on tähän mahdollisuus neljännelle vuosiluokalle sitä vanhemmille opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin poikkeuksena tähän sääntöön on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat sekä erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat ja heillä on siis oikeus lähiopetukseen omassa koulussaan tässä soveltamisasetuksessa esitämme uutena linjauksena että myös valmistavan opetuksen oppilaat ovat oikeutettuja lähiopetukseen mikäli kunta järjestää valmistavaa opetusta valmistavan opetuksen oppilaat ovat perusopetusikäisiä maahanmuuttajataustaisia oppilaita joilla opetus keskittyy ennen kaikkea suomen ja ruotsin kielen opiskeluun sekä valmiuksien antamiseen esi ja perusopetusta varten näiden oppilaiden maahanmuuttajataustaiset huoltajat eivät välttämättä pysty tukemaan oppilaita riittävästi näiden kielellisten valmiuksien kehittymisessä etäopetuksessa ja näin ollen nämä oppilaat saattavat olla valmiiksi haavoittuvassa asemassa minkä vuoksi tämä linjauksen tarkentaminen on nähty perusteltuna muutos koskee valtakunnallisesti noin kolmeatuhatta oppilasta lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevat säännökset eivät muutu ammatillista koulutusta koskevia teknisiä yksityiskohtia lukuun ottamatta ammatillisen koulutuksen täsmennykset liittyvät vaativan erityisen tuen ja opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin ja apuvälineisiin lisäksi henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laatimisen ja päivitysten osalta ei tarvita enää poikkeussäännöstä vapaata sivistystyötä taiteen perusopetusta koskevat säädökset säilyvät ennallaan tilat ovat edelleen suljettuina ja lähiopetus niissä on keskeytetty edelleen lähiopetukseen osallistuvilla oppilailla on oikeus kouluruokaan ja etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää siinä laajuudessa se on mahdollista toteuttaa ottaen huomioon tarve lähikontaktien välttämiseen opetuksen järjestäjä voi esimerkiksi yhteistyössä oppilashuollon tai muiden kunnallisten toimijoiden kanssa kartoittaa sellaiset oppilaat joille päivittäinen kouluateria on erityisen tärkeä ja järjestää aterian näille oppilaille niissäkin tilanteissa joissa aterioiden tarjoamista joudutaan lähikontaktien välttämiseksi rajoittamaan tällä menettelyllä voidaan turvata kouluruoka kaikille niille oppilaille jotka muuten esimerkiksi olisivat vaarassa jäädä ilman riittävää ravintoa päivän aikana lopuksi arvoisa puhemies nämä poikkeukselliset opetusjärjestelyt ja etäopetus suomalaisilta opettajilta paljon ne vaativat myöskin suomalaisilta vanhemmilta paljon mutta niiden viestien perusteella mitä opetuksen kentältä on tullut yllättävän hyvin ollaan kuitenkin suomessa onnistuttu tässä siirtymässä nyt kun tämä poikkeuksellinen ajanjakso ja nämä rajoitustoimet edelleen jatkuvat kasvavat myöskin huolet oppimiserojen kasvusta ja ja olen siksi painottanut että on äärimmäisen tärkeää että kaikissa kunnissa tehdään myöskin suunnitelmat ja linjaukset siitä miten oppimisen tuen ja perheiden tuen palvelut toteutetaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana

kaikille tarvitseville myöskin tarjota ja näin tukea oppilaita omassa oppimisessa vaikka näiden palveluiden tarjoamisen tavat nyt näinä aikoina eroavat hieman siitä mihin ollaan muuten totuttuja mutta kunnissa on tehty hyvää työtä ja kehitetty myöskin hyviä toimintamalleja joilla tätä oppimisen tukea on ollut mahdollista etänä oppilaille tarjota

arvoisa herra puhemies valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista lienee sisällöltään pääosin tuttu asia asetus on jatkoa aikaisemmin kohdistettuihin kasvatus ja opetusalan rajoituksiin joita jatketaan nyt kolmastoista toukokuuta saakka säännöksiin tehdään kuitenkin eräitä tarkennuksia joita kuulimmekin ministerin selväsanaisesta esittelystä nämä täsmennykset ja lisäykset ovat tarpeellisia mutta iso kuva säilyy ennallaan niin yhteiskuntaamme kuin globaalia maailmaa on kohdannut virusmyrsky ja sen seuraukset ovat hyvin tiedossamme tämän asetuksen sisältö on yksi keinoistamme suojata elämää ja suojata terveyttämme puhemies muutama huomio siitä mitä kasvatus ja opetuskentälle kuuluu esiopetuksen kuin ensimmäisen viiva kolmannen luokkien osalta voidaan todeta että monet vanhemmat ovat pitäneet lapsensa kotona vaikka lähiopetus ja läsnäolo oikeus päiväkotiin olisivatkin olleet olemassa on kuitenkin selvää että joidenkin vanhempien ammattien luonne esimerkiksi nämä paljon puhutut kriittiset alat tarkoittaa sitä että lähiopetusratkaisu on ollut ainoa vaihtoehto koulut oppilaitokset ja kodit ovat juuri nyt siinä tilanteessa että etäopetuksen rutiinit alkavat muotoutua ja kehittyä alussa varmasti oli monenlaista säätöä mutta nyt menee paremmin on myös todettava että alueellisia ja kuntakohtaisia eroja on edelleen havaittavissa havaittavissa mikä johtunee siitä että digitaalinen pedagogiikka ja ylipäätään teknologisten laitteiden taso ja määrä vaihtelevat suuresti osa kunnista on tähän tähän saakka mennyt liitutaulujen pohjalta ja osassa kuntia on ollut alan kirkkain teknologia käytössä ja totta kai se näkyy myöskin vallitsevassa etäopetuksessa hyvää opetusta voidaan kuitenkin toteuttaa hyvin monin eri tavoin kaiken kaikkiaan niin koulut oppilaitokset monin paikoin ruuhkavuosia elävät vanhemmat ovat selvinneet hienosti on kuitenkin sanottava että kotien olosuhteet ovat erilaisia kisaväsymys kisaväsymys uhkaa painaa kenties vanhempien hermot kiristyvät ja rehellisyyden nimissä on myös sanottava että osa lapsista on enemmän tai vähemmän oman onnensa varassa opetuksen järjestäjät alan henkilökunta oppilashuolto ja sosiaaliviranomaiset tekevät näissä olosuhteissa varmasti parhaansa että tuntosarvet yltäisivät myöskin etäkoteihin saakka kunnat ovat lisäämässä toimenpiteitä sen osalta että kouluruoka tavoittaisi myös etäopetuksessa olevat oppilaat ainakin niiden osalta jotka sitä erityisesti tarvitsevat tämä on hyvä asia uskon että kouluruoan jako kyetään toteuttamaan niin ettei se aiheuta terveydellisiä riskejä se vaatii ihmisiltä maalaisjärkeä ja vallitsevien ohjeiden noudattamista ja tahdon uskoa että niin tehdään

arviointienkin osalta on kyetty hoitamaan tilanne ei ole tietenkään ollut ihanteellinen kaikkea muuta mutta luovuuden kautta on pärjätty puhemies koronakevään ylioppilaat ovat myös toimineet kovien paineiden alla nopeutetulla aikataululla he myös ansaitsevat juhlansa onneksemme opetusministeri andersson on ottanut kantaa sen puolesta että niin tulevien ylioppilaiden kuin ammattiin valmistuvien juhlia ei peruta vaan ne siirretään heille kuuluvat juhlat elämän kohokohdat korkeakoulujen opiskelijahaun osalta kyetään varmasti monia asioita hoitamaan etänä mutta vaikeuskerrointa totta kai tuovat alat jotka perustuvat valintakokeiden osalta läsnäoloihin näitä ovat monet taide ja liikunta alat puhemies vaikka ajat ovat mitä ovat tästäkin selvitään kysyisin ministeri anderssonilta ammattiryhmästä aivan liian harvoin puhutaan koulunkäynninohjaajat jotka ovat tavattoman tärkeitä nykypäivän koulumaailmassa joihin opettajat usein nojaavat on monin paikoin lomautettu tai siirretty toisiin tehtäviin juuri he saattaisivat olla niitä joiden katse yltää etäkoteihin juuri he voisivat olla niitä jotka tukevat vaikeuksissa olevia oppilaita miten siis kunnioitettu ministeri näkee tämän huolestuttavan ohjaajavajeen kentällämme

herra puhemies käsittelyssä on valtioneuvoston asetus jolla jatketaan rajoitustoimia liittyen muun muassa etäopiskeluun eli koululaiset jatkavat edelleenkin etänä opiskelua kuka olisi koskaan voinut uskoa että olemme tällaisessa tilanteessa että koululaiset opiskelevat kotona on aivan selvää että suuri kiitos siitä miten opiskelijat koululaiset ne lapset siellä kotona pärjäävät ja tekevät niitä opintoja kuuluu opettajille iso kiitos opettajille mutta myös oppilaille ja opiskelijoille jotka ovat ottaneet tosissaan tämän omassa kodissani on etäkoululainen yhdeksäsluokkalainen ja on ollut hienoa huomata miten hyvin etäkoulu on toiminut toki se on opettajien ansioita mutta olen itse huomannut että ehkä etäkoululla on myös jonkinlainen rauhoittava vaikutus siihen opiskelijan oppimiseen hän saa itse opiskella ja tavallaan kaikki vastuu ja ja toimenpiteet miten opiskelee ovat hänen omilla hartioillaan itse olen nähnyt myös se on ollut mielenkiintoista ja virkistävää huomata että kello soi aamulla aikaisin tietokone avataan ja etäkoulu alkaa ja ja luokka opiskelee siellä ja siellä käydään myös keskustelua toinen toisensa kanssa arvoisa puhemies suuri kiitos kuuluu myös tämän kevään ylioppilaille he ovat osoittaneet kyllä sisua ja määrätietoisuutta ja ja myös päämäärätietoisuutta siinä että ylioppilaskirjoitukset käytiin nyt kiireistetyssä aikataulussa ja he he ovat joutuneet myös venymään monet ylioppilaat ovat myös hakeneet eteenpäin opinnoissaan ja olen tästä myös ministerille kirjallisen kysymyksen jättänyt millä tavalla pääsykokeet tullaan nyt järjestämään tilannehan on nyt se että vaikka meillä ei olisi tätä koronakriisiä ollut niin osa ylioppilaista pääsee jo suoraan todistusarvosanoilla yliopistoon ja osa jää odottamaan sitä että mahdollisesti näin ei kävisi ja on jo ilmoittautunut muun muassa valmennuskursseille tämä tietohan siitä miten loppujen lopuksi käy pääseekö suoraan todistusarvosanoilla vai ei tulee aika myöhäisessä vaiheessa siihen mennessä tulisi olla jo kyky ja kyvykkyys lähteä pääsykokeisiin moni moni ylioppilas on nyt jo aloittanut valmennuskurssin kursseja on siirretty lähiopetuksesta myös nettiin miten ministeri nyt on onko turhaa käydä valmennuskurssia jos pääsykokeita ei tule vai tulevatko pääsykokeet ja millä tavalla ne järjestetään sama liittyy toki myös ammattikorkeakouluun pyrkiviin erittäin tärkeää että me juhlistamme ja muistamme näitä tämän kevään ylioppilaita sitten kun sen aika on ja tilanne rauhoittuu ylioppilaat ansaitsevat kyllä ne omat juhlansa arvoisa puhemies myös yhdeksäsluokkalaiset ovat kovan paineen alla koska he saavat todellakin sen loppuarvion ja edessä ovat sitten jatko opinnot onko se ammatillista vai lukiota millä tavalla nyt toteutuu se että varmasti näissä arvostelut ja arviot menevät kohdalleen ja jokaiselle aukeaa se opiskelumahdollisuus tulevaisuudessa siellä jossakin erittäin hienoa on ollut minä pidän erittäin ja nuoria on suojeltu virukselta tämä on ollut ehdottomasti hyvä toimenpide että etäkoulua on on käyty tällä tavalla on myös opittu ja nähty se miten erilaisia oppimismahdollisuuksia meillä on tulevaisuudessa kun katsotaan että meillä on erilaisia oppijoita etäkoulu on monelle hyvä

arvoisa herra puhemies haluan antaa ministerille tunnustuksen siitä että olette niin vahvan suosituksen antanut näille antanut näille ykkös kolmosluokkalaisten vanhemmille ja myös

olevien lasten vanhemmille siitä että lapset otettaisiin sinne kotihoitoon ja ja etäopetukseen mikäli vain mahdollista suomalaiset vanhemmat ovat hyvin hyvin laajalti sitä noudattaneet vaikka siinä alkuvaiheessa tulikin sitten muutoksia näihin säädöksiin kyllä valitettavasti edelleenkin näiden poikkeusolojen jatkaminen kouluopetuksessa on välttämätöntä ja sen vuoksi tämäkin asetus tarpeellinen täällä ministeri viittasi tähän kouluruokailuun ja keskustelua on siitä käyty joissakin kouluissa on toimittu niin että koululta on annettu ruokapaketti siis niitä raaka aineita esimerkiksi kahden viikon ajaksi koteihin ja kodeissa on oltu todella kiitollisia näistä ruokapaketeista sitten taas tiedän että on kuntia joissa on menetelty samoin mutta sanottu että jos perhe tarvitsee niin voi hakea tällaisen paketin jos kotona ei rahat riitä tämä on mielestäni hiukan leimaavaa on aika korkea kynnys asettua ikään kuin siksi vähävaraiseksi perheeksi joka lähtee sitä ruokapakettia hakemaan meillä kouluruokakin on tarkoitettu kaikille ei pelkästään vähävaraisille perheille niin jotta tällaista leimaamista ei tulisi niin mielestäni olisi parempi että näitä ruokapaketteja jaettaisiin kaikille perheille koska nythän nämä materiaalit säästyvät kun lapset eivät koulussa syö ja tällä tavalla voidaan perheitä sitten tukea tämä etäopetus tuottanut hyviäkin asioita ja on kyllä tehty aivan valtava digiloikka opetusmenetelmissä ja ja koko koko koulussa toivottavasti niitä menetelmiä voidaan sitten hyödyntää ja käyttää kun pääsemme palaamaan normaalioloihin samalla on suuri huoli niistä koululaisista ja opiskelijoista jotka ikään kuin häviävät nyt tämän opetuksen piiristä joihin ei saada kontaktia tai jotka eivät saa kotoa riittävää tukea tähän etäkoulunkäyntiin onkin hyvin todennäköistä tai varmaa että tarve erityistoimille erityisopetuksille tulee kasvamaan vetoaisin tässä yhteydessä hallitukseen ja opetusministeriin että kaikki mahdolliset resurssit sitten laitettaisiin nimenomaan tätä erityistä tukea tarvitsevien koululaisten ja opiskelijoiden tarpeisiin ja luovuttaisiin tästä aiemmasta voi sanoa nyt jo vanhentuneesta tavoitteesta oppivelvollisuuden pidentämiseksi nyt täytyy jatkossakin priorisoida asioita laittaa niitä tärkeysjärjestykseen ministeriä kiitän myös siitä että tässä tiedotustilaisuudessa lupasitte ja loitte toivoa opiskelijoille että kaikkien valmistumista pyritään nyt tukemaan niin että jotka ovat nyt tänä keväänä valmistumassa tehdään sellaisia erityisjärjestelyjä että kaikki saavat valmistua kysynkin teiltä nyt ihan yhden yksityiskohtaisen kysymyksen joka minulta on pyydetty nimenomaan teiltä kysymään ja toivon että tähän voisitte vastata meillä on nyt esimerkiksi opettajakoulutuksessa ja myös

varhaiskasvattajien koulutuksessa niitä joiden on tarkoitus tänä keväänä valmistua mutta heiltä puuttuu tuo loppuharjoittelu joka yleensä tehdään lasten kanssa kun he eivät nyt pääse tätä loppuharjoittelua tekemään tekemään siellä koululuokassa tai päiväkodissa niin

kysymys on koskevathan nämä erityisjärjestelyt myös näitä opiskelijoita jotta he voivat valmistua että löytyisi nyt joku innovatiivinen tapa suorittaa tuo loppuharjoittelu ilman tätä koululuokkaa tai ilman päiväkotiryhmää se on on se se kysymys jota jota on pyydetty teiltä kysymään arvoisa puhemies jotta myös täällä eduskunnassa voimme näitä ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja välttää niin aion mennä tuonne työhuoneeseeni mutta kuuntelen siellä ministerin vastauksen tämän tämän halusin vain ministerille sanoa että vaikka täältä salista lähden työhuoneeseeni niin kyllä kyllä sitä seuraan mitä täällä tapahtuu

arvoisa herra puhemies koulujen poikkeusolot jatkuvat ja toteuttamiseen tehdään vain pieniä täsmennyksiä maahanmuuttajalasten huomioiminen on paikallaan siitä on tullut palautetta minullekin ja tarvetta lähiopetukseen voi olla kun katselemme koko koulupolkua niin varhaiskasvatus menee eteenpäin niin kuin aikaisemmin toki kun kriisi pitkittyy voi ilmetä väsymystä vanhempien etätyön ja lastenhoidon yhteensovittamisessa siksi on hyvä olla hereillä jotta voidaan toimia tilanteen mukaan on hyvä että tämä asetus mahdollistaa sellaisten vanhempien työssäkäynnin jotka eivät voi itse hoitaa lapsiaan työssä käydessään on tärkeää että pidämme yhteiskunnan rattaat mahdollisuuksien mukaan pyörimässä koko ajan perusopetuksen opettajat ovat tehneet hatunnoston arvoisen työn kun he siirtyivät niin nopealla rytmillä etätyöhön ja etäopetukseen on otettu pysyviä digiloikkia ja samalla kuntien ja koulujenkin väliset erot digipedagogiikassa ovat tulleet esille kuten edustaja kivisaari edellä kertoi yritysten lahjoittamat tietokoneet ovat helpottaneet laitepulaa ja lisänneet oppilaiden yhdenvertaisuutta toki opettajat ovat toteuttaneet etätyötä monin tavoin ja maastonkin mukaan asetus mahdollistaa sen että opettaja voi poiketa opetuksen laajuuden osalta valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä opetuksen määrästä siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämä on hyvä viesti edelleen niin monesti huolellisille opettajille jotka eivät osaa jotenkin rentoutua vaan tekevät pilkulleen ja voivat sitten väsyä toimiessaan nyt voidaan katsoa suuria linjoja kokonaisuuksia vaikkapa niitä ilmiöitä joiden pariin opetussuunnitelmakin kannustaa perusoikeuksien näkökulmasta valmiuslain soveltamista tulee aina arvioida kaikkien rajoitustoimien välttämättömyyttä ajatellen kun emme tiedä miten tautitilanne etenee maassamme emme voi tietää kuinka kauan näissä oloissa jatketaan on totta että osa oppilaista on innostunut aivan uudella tavalla ja ehkä tästä jää pysyviä käytänteitä jotka palvelevat juuri näitä oppilaita jatkossakin moni haluaa kantaa vastuuta enemmän kuin ennen kuten edustaja juvonen kertoi saman olen kokenut myös omien poikieni kanssa erityisopettajana kannan huolta kaikista erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevista opiskelijahuoltoa toteutetaan edelleen siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamisen tavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista on tärkeää että koulunkäynninohjaajia ei lomauteta he voivat toimia oppilashuollon apuna silloin kun työntekijöitä tarvitaan myös muualle he tuovat joustavuutta oppilashuollon arjen toimiin yhteydenpitoon etäohjaukseen ja tuen tarjoamiseen jos teemme tukitoimet nyt huolimattomasti työ on entistä pahempana meillä edessä ensi syksynä oppilashuollon tarve kasvaa koko ajan tämän kriisin pitkittyessä koska perheiden ongelmat voivat kärjistyä kouluruuasta on puhuttu paljon viime viikolla vähän reilu puolet kunnista järjesti ruuan lähiopetuksessa oleville neljäkymmentäneljä prosenttia jollakin muulla tavoin lapset olivat jonkin verran eriarvoisessa asemassa on hyvä että on annettu suosituksia että kouluruokaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan se on myös erittäin tärkeä tuki lapsiperheille ammatillisessa koulutuksessa kaikki opiskelijat eivät kykene itsenäiseen työskentelyyn ja etätyöhön niin oli jo ennen tätä kriisiä ja siitä paljon puhuimme ja se ohjauksen tarve ei ole poistunut mihinkään yksi puoli on se että työssäoppimisen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tulee olla turvallista myös näissä oloissa ja tähän liittyy yksi kysymykseni kun

näyttöjen ympäristöt ovat vähän hakusessa ja vaikka tutkintoja suoritetaankin varmasti joustavasti haluan kysyä ministeriltä kun nyt halutaan tukea kaikkien valmistumista niin onko tietoa kuinka monen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan valmistuminen siirtyy mahdollisesti näyttöjen tekemisen vaikeuksien vuoksi

arvoisa puhemies kuten täällä salissa on monesti korostettu niin vaikka aikuiselle tällainen lyhyt aika voi poikkeusoloista huolimatta tuntua aika ohitse menevältä niin monelle lapselle nämä voivat olla niitä elämän suuntaa kääntäviä hetkiä ja sen tähden on äärimmäisen keskeistä kiinnittää huomiota siihen että nyt toimitaan varmasti parhaalla mahdollisella tavalla sen onkin ollut hienoa nähdä että nyt näissä soveltamisasetuksissa todella näkyvät ne isot huolet ja puutteet mitä viime viikkojen aikana on ilmennyt asetuksessa korostetaan kolmannessa pykälässä sitä että opetusta saa rajoittaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä ja myös opiskelijahuollossa on syytä etsiä niitä muita toimintamalleja muita toimintatapoja jotta ainakin jonkinlaiset palvelut ja ainakin jonkinlainen apu on vaikkapa sitten etänä tarjolla tästä nimittäin kuului ympäri suomen huolestuttava viesti että palveluita on lähdetty rajoittamaan ehkä sellaisella oletuksella että jos ei olla paikalla niin silloin vaikkapa koulupsykologin tai kuraattorin apua ei tarvita lainkaan ja tämähän ei suinkaan ollut tarkoitus vaan tarkoitus on se että palvelut järjestetään vain uudella tavalla uutena aikana on tunnistettu että tämä on totta kai iso haaste suomalaisille kunnille ja ja siksi onkin hienoa että nyt valtioneuvosto on tähän haasteeseen tarttumassa ja pohtimassa niitä parhaita tapoja tukea kuntia myös taloudellisesti koska nyt toki moni kunta menettää verotuloja ja taloudellisetkin paineet alkavat vaikuttaa siihen pohdintaan miten palveluja voidaan järjestää kun tällaiset rajut poikkeusolot ja taloudellinen paine yhdistyvät niin ellei toimita huolellisesti ja ellei taata kunnille tukea jälki voi olla lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta kohtalokasta sen takia kaikkia näitä yksittäisiä asetuksia onkin syytä tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta sitä miltä se lapsen ja nuoren elämä näyttää käytännössä poikkeusoloissa moni on nyt jo ollut pitkään kotona yksin tai tai yhden vanhemman kanssa vanhempi on saattanut joutua kiinnittämään huomiota etätöihin ja olot varmasti käyvät yhä rankemmiksi varsinkin niissä perheissä joissa on jo ennen tätä kriisiä ollut vaikeaa tämä näkyy valitettavasti lähisuhdeväkivaltatilastoissa tämä näkyy korostuneessa tarpeessa mielenterveyspalveluihin ja sen tähden onkin keskeistä että tätä kokonaisuutta arvioidaan jatkuvasti tähän vaikuttavat ne taloudelliset olosuhteet mutta tietysti myös tämä asetusten kokonaisuus ja asetusten kokonaisuuden osalta perustuslakivaliokunta onkin alleviivannut sitä että sen sijaan että tarkastellaan aina yhtä asetusta pistemäisesti pitää huolehtia että se kokonaisuus säilyy mahdollisimman hyvänä perusoikeuksien kannalta ja onkin hyvä että nyt näissä asetuksissa on alettu todella alleviivaamaan sitä välttämättömyysvaatimusta mikä sieltä valmiuslain neljännestä pykälästä tulee jotta ihan varmasti jokainen toimija saa sen selkeän viestin että palveluja ja opetusta tukipalveluita saa rajoittaa vain siinä määrin kuin aivan täysin välttämätöntä eli nyt toivottavasti ei jää ainakaan viestistä kiinni että tiedetään sitten mikä se mikä se intentio näiden takana on ja nähdäkseni siitä on todella syytä valtioneuvostoa ja ministeriötä kiittää että näin nopeasti on saatu tuotua näitä uusia tärkeitä elementtejä osaksi lainsäädäntötyötä kun tässä kuitenkin operoidaan ensimmäistä kertaa tämän valmiuslain kanssa monet käytännöt tulevat nyt ihan täysin uutena ja tämä kehittämistyö vaatii varsin nopeaa reagointia se iso asia mikä tässä koko ajan kulkee rinnalla ja korostuu on ennakointi nytkin moni perhe lapsi ja nuori pohtii miltä näyttää syksy nythän varsinkin kun tässä asetuksessa ollaan antamassa opetuksen järjestäjille lupa poiketa

entisestään korostuu että missä vaiheessa sitten paikataan niitä oppimisen vajeita mitä saattaa tässä hetkessä syntyä olisinkin ministeriltä kysynyt mikä on ikään kuin se pidemmän aikavälin suunnitelma tämän kriisin jälkeen paljon on puhuttu että mikä on se tulevien kuukausien suunnitelma kun lähdetään rajoituksia purkamaan varmasti on niin että lasten ja nuorten kohdalla jos pohditaan prioriteettijärjestystä että missä ihan ensimmäisenä olisi syytä

koskevaa asetusta ja nyt siis kuukaudella pidennetään tätä aikaa se on todella ihan perusteltua jokainen meistä tietää että me emme voi vielä vielä tätä rajoittamista höllentää tässä suhteessa totta kai koko ajan tilannetta arvioidaan mutta tässä vaiheessa tämä on perusteltua nyt tässä uudessa asetuksessa meille on muutamia tarkennuksia joista äsken tuossa ministeri ansiokkaasti kertoi ja lisäksi ohjeistukseen on tullut muutamia selkeyttämisiä no mehän sivistysvaliokunnassa siinä lausunnossamme jo kiinnitimme huomiota nimenomaan näihin ohjeisiin mitä tulee valtiovallalta opetus ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus tekevät erittäin paljon työtä että saataisiin selkeät ymmärrettävät ja yhtenäiset ohjeet on aivan ymmärrettävää kun on aika paljon toimijoita tuolla kunnissa on kuntien edustajat on avien edustajat ja sitten vielä koulut että siellä saattaa tulla pikkusen sitä häilyvyyttä mutta kun ne ovat selkeät sieltä valtiovallan taholta ja ja mahdollisimman paljon on sitten sitä

huolehditaan sieltä koululta käsin mutta sehän on ihan selvää että varmasti vanhemmat ovat joutuneet siinä apuna olemaan kiinnitimme myöskin huomiota kouluruokailuun ja oppilashuoltoon koska murehdimme sitä että miten ne järjestetään koska koska asetushan sanoo että tarkoituksenmukaisella tavalla täällä salissa onkin ollut hyviä esimerkkejä siitä miten kouluruoka asiasta on nyt sitten eri puolilla suomea huolehdittu jonkin verran siellä häslinkiä on ollut mutta mutta aika hyvin on mennyt mutta sitten varsinaisesti näistä minun huolistani tämä etäopetus josta jo mainitsinkin on vaatinut paljon opettajilta ja kouluilta ja koulujen johtajilta ja toki myös vanhemmilta voi sanoa että ollaan todella otettu sellainen valtava loikka tässä tässä oikein todellinen digiloikka mutta tällä kolikolla on myöskin sellainen kääntöpuoli että kun on haastateltu opettajia ja koulutuksen johtajia noin kaksikymmentä prosenttia on sellaisia oppilaita jotka eivät kuitenkaan pysy kelkassa pysy kelkassa

siinä saattaa olla monia syitä voi olla oppimisvaikeuksia voi olla siellä kotona sellainen tilanne ettei kerta kaikkiaan ole sitä rauhaa oppia ja voi olla monia esimerkiksi fyysisiä sairauksia voi olla myös mielenterveysongelmia voi olla neurologisia ongelmia ja tämä aikaansaa sitten sen että että ei pysty oppimaan on tietysti myös niitä henkilöitä jotka oppivat paremmin siellä etänä siitäkin olen saanut tietoa mutta joka tapauksessa vaarana on oppimiserojen kasvaminen johon ministerikin on monesti viitannut mielestäni nyt todella tulee kiinnittää huomiota erityisopettajien määrään ja koulunkäynninohjaajien määrään psykologi ja koulukuraattoripalveluihin nämä ovat niitä joihin meidän pitää nyt satsata sitten kun tästä koronasta päästään ohi sitä tietoa sieltä kentältä nyt jo tulee niin sitten erityisesti pitää satsata lisäten näiden näiden ammattihenkilöiden palveluja sitten toinen mistä minä olen myöskin huolissani on lastensuojelun tarve lastensuojelun tarve tulee kasvamaan kun itsekin olen toiminut tuolla sote puolella hyvin paljon ja sitten toisaalta myöskin siellä koulupuolella niin sanon että tällaisessa tilanteessa lastensuojelun tarve tulee auttamattomasti kasvamaan meillä on tällä hetkellä noin

mikään mikään maailmassa tapahtuva pysäytä vaan valitettavasti tämä korona tulee lisäämään muun muassa päihteiden ja ja näiden käyttöä sellaisissa tilanteissa joissa on muutenkin ongelmia perheissä sitten tietysti jos ei haeta mielenterveyden kriiseihin apua nekin sitten pahenevat siellä kärsivät ovat nimenomaan lapset tässä nyt ihan toteaisin vain sen että että tiedän että että sosiaali ja terveysministeriö ja opetus ja kulttuuriministeriö pitävät jatkuvasti yhteyttä on tällaisia teams ja ja skype kokouksia ja käyvät päivittäin läpi näitä näin me kuulimme tuolla tuolla asiantuntijalausunnoista ja minä sanoisin näin että jos minä olisin ministeri tällä hetkellä niin minä pyytäisin kunnista tällaisen poikkeusolojen lastensuojelusuunnitelman siitä miten he aikovat toimia tällaisen toimintasuunnitelman ei sen tarvitse olla sellainen mitenkään niin kuin formaalinen mutta joku tieto sieltä kunnista se vaan on niin että kuntia täytyy vähän patistella ja ja kysyä kuinka te tämän teette nimittäin väitän että harva kunta on miettinyt poikkeusoloihin lastensuojelusuunnitelmaa muuta poikkeusoloihin liittyvää kuten sitä miten tieto kulkee kuka johtaa ja ja mistä saadaan mitäkin mistä saadaan näitä suojavarusteita ja näitä mutta eivät ne ole miettineet tällaista poikkeusolojen lastensuojelusuunnitelmaa ja sen minä kyllä nyt pyytäisin

sen tähden minä vetoan että todella saataisiin aikaiseksi se että ne jotka ovat täyttäneet ne kriteerit ja jotka ovat saavuttaneet ne tavoitteet en tietenkään kantaisi maaliin henkilöä jolla ei ole osaamista vaan nimenomaan ne joilla on tavoitteet saavutettuna pystyisivät valmistumaan saisivat paperit ja sitten kun heitä tarvitaan tuolla kentällä

arvoisa puhemies kiitoksia edustajille erinomaisen hyvistä kysymyksistä ja kommenteista käyn nämä käyn nämä kaikki tässä läpi ensinnäkin edustaja juvonen kysyi pääsykokeiden järjestämiseen liittyen tässä mennään nyt hieman myöskin kollega kososen asioiden puolelle mutta vastaan mielelläni hänenkin puolesta näihin kysymyksiin siinä tosiaan opetus ja kulttuuriministeriö opetushallitus ja korkeakoulut seuraavat yhteistyössä koko ajan tilannetta ja myöskin tämän epidemian etenemistä ja lähtökohtana on se että jollain tavalla pääsykokeet kyllä tullaan järjestämään meillä on arviolta noin neljäkymmentäkuusituhatta uutta opiskelijaa pitäisi syksyllä aloittaa korkeakouluopinnot ja näistä noin puolet valitaan todistusvalinnan perusteella eli loput sitten tätä pääsykoeväylää hyödyntäen tällä hetkellä voimassa olevien suunnitelmien mukaan korkeakoulujen pääsykokeet ollaan pitämässä toukokuun kahden viimeisen viikon sekä kesäkuun ensimmäisen viikon aikana ja mikäli tähän aikatauluun nyt tulee koronan takia muutoksia niin niistä muutoksista ilmoitetaan viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä eli silloin myöskin pääsykokeisiin valmistuvat opiskelijat saavat tietoa mikäli muutoksia aikatauluun tulee sitten tässä oli muutenkin valmistumisesta kysymyksiä muun muassa edustaja räsänen ja ja edustaja risikko myöskin edustaja kinnunen nostivat esiin valmistuvien opiskelijoiden tilannetta siinä ainakin jos puhutaan perusopetuksesta ja toisesta asteesta on annettu koulutuksen järjestäjille hyvin selvät ohjeet siitä että pitää nyt järjestää toimintatapoja niin että voidaan turvata näiden opiskelijoiden ja myöskin toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta on annettu ohjeeksi että pitää asettaa etusijalle ne ammattiin valmistuvat jotka ovat valmistumassa tänä keväänä kun näyttöjä järjestetään ja myöskin ohjeet siitä että mikäli näyttöjä ei ole mahdollista työpaikoilla järjestää niin niitä on tietty mahdollista järjestää myöskin työpaikanomaisissa olosuhteissa

niitä harjoitteluja jotka pakollisena kuuluvat siihen omaan tutkintoon mutta mikäli sellainen tilanne on esimerkiksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa niin niin suosittelemme että ovat yhteydessä siihen omaan korkeakoulun ja oman korkeakoulun edustajien kanssa yrittävät selvittää mitä on tehtävissä ja ja olisiko näitä harjoitteluja kenties mahdollista esimerkiksi kesän aikana

edustaja kivisaari kysyi myöskin koulunkäynninohjaajien asemasta oppilaiden tuen saatavuus nousi monissa kysymyksissä esille pidän kyllä koulunkäynninohjaajien työpanosta aivan äärimmäisen tärkeänä nyt etäopetuksen ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana ja ja toivottavasti myöskin kuntatasolla on ymmärrystä sille että me tarvitsemme myöskin näiden ammattilaisten elintärkeää työpanosta nyt näiden tulevien viikkojen aikana jotta voidaan myöskin hyödyntää heidän ammattitaitoaan ja heidän työpanostaan siinä kun tuetaan niitä oppilaita jotka sitä tukea eniten tarvitsevat monissa kunnissa on esimerkiksi käytetty koulunkäynninohjaajia siihen että voidaan olla puhelimitse yhteydessä tai videoneuvotteluyhteydellä niihin yksittäisiin oppilaisiin jotka sitä tukea tarvitsevat ja tällä tällä tavalla sitä tukea myöskin sitten yksilökohtaisena on toteutettu sitten sekä edustaja suomela että edustaja risikko nostivat esille ja sen mitä tässä tulee tulee käymään ja millä tavalla halutaan vastata siihen että hyvin todennäköisesti tullaan näkemään myöskin kasvavia eroja osaamisessa tämän pitkän ajanjakson jälkeen hallitus valmistelee nyt jo kevään aikana ensimmäistä tällaista lasten ja nuorten tukipakettia eli jolla halutaan tukea kuntia siinä että voidaan järjestää lisä ja tukiopetusta kaikille niille oppilaille jotka sitä tarvitsevat syksyn aikana silloin se on tietenkin akuutti tilanne mihin pitää päästä kiinni tämän tämän ajanjakson ja kesälomien jälkeen mutta sen lisäksi meillä on hallituskauden kantavina yleisinä teemoina sekä tämä koulutuksellinen tasa arvo että oppimisen tuki meillä on valmistelu käynnissä ministeriössä käynnistetty jo ennen tätä koronakriisiä ja jossa on asiantuntijoita mukana pohtimassa keinoja yhtäältä sille miten voidaan koulutuksellista tasa arvoa suomessa rakenteellisesti vahvistaa ja toisaalta myöskin siitä miten oppimisen tuen järjestelmää suomessa pitäisi uudistaa niin että se toimisi nykyistä paremmin eli näen itse että se valmistelutyö mitä ehdittiin käynnistää jo ennen tätä koronakriisiä vastaa hyvin suoraan myöskin niihin tarpeisiin joita meillä tulee olemaan tämän ajanjakson jälkeen ja ja tavallaan niihin ongelmiin mitä me yhdessä sitten ratkaisemme siellä koulutuksen kentällä jotta me voimme turvata kaikille suomalaisille nuorille mahdollisimman laadukkaan mahdollisimman hyvin ihmisten tuen tarpeisiin vastaavan koulutuksen

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan